Arvoisa puhemies, kannatin komission julkilausumaa, mutta haluan lisätä vielä, että pelirikollisuuden estämiseksi on tärkeää, että tieto liikkuu nopeasti avaintoimijoiden välillä niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Yksi ratkaisu tähän ongelmaan olisi myös pelaajan tunnistaminen sekä pelaajan asettaman pelipanoksen rajoittaminen.

Ongelmana ovat kuitenkin laittomat peliyhtiöt, jotka eivät millään tavoin tarkista pelaajien henkilöllisyyttä eivätkä rajoita pelipanoksia. Jos me haluamme todella puuttua sopupeliongelmaan, tulisi meidän myös puuttua laittomien vedonlyöntisivustojen toimintaan.